Yhteisellä koordinoinnilla ja Euroopan verkko ja tietoturvaviraston Enisan kautta tehtävällä yhteistyöllä halutaan lisää muskeleita kyberrikollisuutta vastaan ja ehkäistä myös kyberturvallisuusuhkia EU tasolla.

Nykyaikaisen yhteiskunnan kun saa polvilleen tankkejakin tehokkaammin, kun pystyy lamaannuttamaan kriittistä infrastruktuuria kuten liikennettä, maksuliikennettä taikka energiaverkkoa.